Arvoisa puhemies, kriisin psykologiaanhan kuuluu se, että joko käperrytään, syytetään muita, etsitään vihollisia tai etsitään uusia ratkaisuja.

Niitä pitää erittäin paljon arvostaa. Mitä vahvempi on poliittinen järjestelmä Euroopan unionissa ja kansallisella tasolla, sitä enemmän voidaan kesyttää markkinavoimia.

Me jouduimme tekemään yhtä vaikeita päätöksiä, mutta onnistuimme.